käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvostettu puhemies esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain tuloverolain konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöstä näitä voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten että voimaantuloa siirrettäisiin ensimmäisestä päivästä heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista alkuun lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta toimitettavassa verotuksessa lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian jotta voimaantulon siirtäminen olisi mahdollista ehdotuksessa esitetyllä tavalla lakien olisi tultava voimaan ennen ensimmäinen päivää heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista jos lait olisivat tulleet voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä olisi syntynyt puolen vuoden jakso siihen ennen kuin lakeja olisi alettu soveltaa vuodenvaihteessa tämä olisi voinut aiheuttaa joidenkin lakien suhteen epäselvyyttä lähinnä vanhojen tappioiden käsittelyssä eli asia oli syytä korjata näiden kuuden lain osalta hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valtiovarainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa yksimielisesti esityksen hyväksymistä

arvoisa puhemies olemme keskustelleet viime kaudella hyvin paljon huolellisesta lainvalmistelusta ja tässä on yksi esimerkki siitä että monesti kiinnitetään huomiota vain sisältöön mutta lain voimaantulo jää epäselväksi eli se milloin säädöksiä sovelletaan aivan yhtä tärkeä kuin lain sisältö on se milloin sitä sovelletaan koska on se sitten hyvä tai huono laki niin se ei voi olla niin että siihen tulee erilaisia aukkoja tässähän olisi ollut tilanne se että osa tällaisista vähennyksistä olisi voinut epäselvissä tilanteissa jäädä verovelvollinen ei olisi niitä saanut vähentää yksi asia mistä haluan tässä yhteydessä vielä puhua koska tässä puhutaan yritystenkin verotuksesta on se että nyt ovat hallitusneuvottelut meneillään ja ja vetoan tietysti osapuoliin että esimerkiksi yrittäjävähennykseen ei kosketa meillä on kuitenkin semmoinen tilanne että meidän täytyy saada erityisesti pk yrittäjiä menestymään ja heidän verotuksensa ja ja jatkonsa ja tulevaisuudenlaskelmansa perustuvat siihen mikä on tämänhetkinen verotustaso ainakin keskustan eduskuntaryhmä ja puolue ovat luvanneet pitää tästä yrittäjävähennyksestä huolta ja toivottavasti heidän painoarvonsa on tässä vahva koska esimerkiksi sdp ja puheenjohtaja rinne esittäneet tätä vastaan hyvin vahvaa propagandaa ja todenneet että tämä on on ollut huono huono laki kun toisaalta katsoo sitten tilastoja niin se on kuitenkin kohdistunut hyvin pitkälti pk yrittäjiin ja on nyt yhdenmukainen osakeyhtiöiden kanssa ja lisäksi se on eniten kohdistunut alle viisikymmentäviisituhatta euroa vuodessa ansaitseviin vetoan nyt hallituksen muodostajiin että pidätte huolta siitä että yritysten elinkelpoisuus säilyy heillä on mahdollisuus työllistää ja muutenkin verotuksesta siten että ihmisillä riittää elämiseen jatkossakin hyvin rahaa teillä on nyt avaimet käsissänne ja me täällä kiinnostuneena odotamme mitä mitä tuotte verotuksen alalta meille esille

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

poistaminen joka astuu siis vuonna

voimaan säätytalolta on tullut huolestuttavia viestejä moneen moneen suuntaan esimerkiksi lähdevero mitä sosiaalidemokraatit tuntuvat lähes rakastavan kohdistuisi siis pääasiassa instituutioihin mutta lopulta maksajiksi siinäkin joutuisivat suomalaiset palkansaajat ja eläkeläiset tuossa hetki sitten oliko eilen vai edellispäivänä sak esitti että uusia veroja kerättäisiin merkittävästi lisää he toivat säätytalolle pöytään muun muassa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisen ja he esittivät myös että lisää veroja voitaisiin kerätä esimerkiksi sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkauksella sekä yrittäjävähennyksestä luopumisella ovat myös puhuneet varallisuusverosta ja jopa sellaisesta varallisuusverosta joka koskisi pankkitalletuksia osakkeita yritysvarallisuutta mutta myös metsiä ja peltoja olen aivan varma että keskusta onnistuu metsät ja pellot sieltä pois saamaan olen siihen täysin luottavainen tämä on taitava syöttö ja avaus siihen että jotain keskusta hallitusneuvotteluissa pystyy estämään mutta nyt kysymys onkin siitä pystyykö keskusta pitämään kiinni siitä että yrittäjien verotus ei tässä maassa tule kiristymään yrittäjävähennykseen ei kosketa tästä on tällä hetkellä kyse ja toivon että keskustan muskelit vielä riittävät näissä neuvotteluissa turvaamaan turvaamaan suomalaista yrittäjyyttä sak toi hallitusneuvotteluihin siis varallisuusveron he toivat myös pysyvän solidaarisuusveron he toivat myös esityksiä perintö ja lahjaveroasteikon kiristämiseksi metsälahjavähennyksen luopumisen ja ja monta muuta sakn listassa oli kohtia jotka ovat siis räikeästi ristiriidassa hallitusneuvotteluissa olevan keskustan kynnyskysymysten kanssa ja toivon todella että keskusta pystyy pitämään kiinni näistä kymmenestä äänestäjilleen antamastaan kynnyskysymyksestä keskusta on asettanut ehdoksi hallitukseen menolle muun muassa ettei yrittäjien ja yritysten verotusta saa kiristää nyt olisi mielenkiintoista kuulla esimerkiksi edustaja savolalta löytyykö keskustalta muskeleita puolustaa suomalaista työtä ja yrittäjyyttä niin että yrittäjävähennykseen ei kosketa eikä yrittäjäverotusta kiristetä sdpssä on haluttu sakn tavoin poistaa yrittäjävähennys ja sen vero ohjelmassa on esitetty myös listaamattomien yritysten osinkojen kiristämistä hallitustunnustelija antti rinteeltä kysyttiin eivätkö sakn ja sdpn veromallit ole kuin yksi yhteen hallitustunnustelija vastasi että hän ei ole tutustunut vielä ollenkaan sakn kokonaisuuteen mutta minä voin kertoa että sakn ja sdpn veromallit ovat kuin yksi yhteen ne ovat yksi ja sama esitys hallitustunnustelija rinne ja itse asiassa lopputuloksen varmistamiseksi saklla on hallitusneuvotteluissa ei pelkästään asiantuntijoina kuultavina vaan suoraan hallitusohjelmaa kirjoittamassa sakn työntekijöitä muun muassa kestävän talouden ryhmässä

en ole puhunut edustaja gustafsson lauri ihalaisesta hän ei ole sakn palkansaaja tällä hetkellä mutta puhun

esimerkiksi sakn ekonomistista ekonomistista patrizio lainasta hän edustaa kestävän talouden ryhmässä vasemmistoliittoa eli saklla on suoraan hallitusohjelmaa kirjoittamassa omia työntekijöitä

niin kuin edustaja zyskowicz totesi viime viikolla on syntymässä lobbarihallitus mutta on itse asiassa syntymässä myös ostettu hallitusohjelma sak omien liittojensa kanssa rahoitti merkittävällä tukikampanjalla sosiaalidemokraattien vaalikampanjaa taisi olla yksi pilkku neljä miljoonaa tuo tuki kampanjaan arvoisa puhemies helsingin sanomat kertoi edustaja gustafsson että sakn työntekijöitä eli palkkaa saavia työntekijöitä on lukuisia mukana hallitusneuvotteluissa itse toivon että keskustan muskelit nyt riittävät hallitusneuvotteluissa estämään myös muuta kuin sen itsestäänselvyyden eli metsien ja peltojen verottamisen joka nyt täkynä on ulos heitetty teidän pitää keskusta pystyä toimimaan niin että yrittäjien verotus ei kiristy eikä yrittäjävähennykseen kosketa edustaja savola riittävätkö teidän

arvoisa puhemies

asian osalta joka nyt on käsittelyssä on hyvä että se korjataan ettei synny vahinkoa enemmän pelkään sitä vahinkoa mitä saattaa tapahtua jos eräiden ammattiyhdistysliittojen toiveet kävisivät toteen hallitusneuvotteluissa ja yritysverotusta kiristettäisiin suomessa esitetyn mallin mukaan kyllä minäkin kehottaisin keskustan edustajia kuunnelkaa tarkkaan ja muistakaa myös mitä välihuutoja te huudatte ja lupaatte tässä koska jos käy niin että yrittäjävähennys poistetaan jos käy niin että listaamattomien yhtiöiden huojennettua osinkoverotusta kiristetään niin silloin voitte kyllä unohtaa ne työllisyysluvut mitä hallitus on asettanut tulevalle kaudelle me tiedämme että suomessa on kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta yritystä joista valtaosa valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä näistä suuri osa on myöskin yksinyrittäjiä muistaakseni yksinyrittäjien määrä suomessa on satakahdeksankymmentätuhatta ja loput ovat sitten osakeyhtiöitä jos näiden molempien yritysryhmien verotusta kiristetään niin todella käy niin että silloin ylisuuria vaalilupauksia maksatetaan pienyrittäjien kukkarosta eli minun neuvoni teille olisi se että näpit irti pienyrittäjien kukkarosta on puhuttu paljon siitä että nykyinen listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusjärjestelmä olisi ikään kuin liian antoisa no eihän se ole liian antoisa jos ajatellaan pienyritystä joka tekee liikevoittoa tai verotettavaa tuloa vuodessa satakaksikymmentätuhatta niin voisi kuvitella että se on yritys jonka liikevaihto on noin se työllistää yleensä neljä viiva viisi henkilöä no paljonko tästä maksetaan veroa ensinnäkin yritys maksaa yhteisöveroa kaksikymmentä prosenttia eli kaksikymmentätuhatta euroa mitä tapahtuu sen jälkeen silloin jää tavallaan voittovaroja satatuhatta euroa tästä yrittäjä saa hyvässä lykyssä nostaa kahdeksan prosenttia huojennetulla verotuksella mutta ei se ole täysin verovapaata vaan seitsemänkymmentäviisi prosenttia siitä on verovapaata ja kahdestakymmenestäviidestä prosentista maksetaan sitten pääomaveroa eli meillä on suomessa edelleen niin sanottua tuplaverotusta älkää koskeko tähän nykyiseen järjestelmään me päädyimme tähän ratkaisuun kataisen hallituksen aikana se todettiin hyväksi ratkaisuksi ja se kannustaa yrittäjiä kasvuun ja työllistämään

arvoisa puhemies tämä valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä oleva mietintö oli sinällänsä yksimielinen ja on toki tärkeää että tämä korjaus tässä tehdään koska tämä kuuden kuukauden jakso lain soveltamisen osalta on tietenkin tappion vähentämisen kannalta tärkeä näille yrittäjille olisi voinut tulla epäselvyyttä siitä ja kenties verottaja olisi voinut tulkita sitä toisin onko tämä tappion vähentäminen tuolta ajalta ajalta mahdollinen joten tämä muutos on ehdottomasti tärkeä mutta myöskin haluan lyhyesti tässä puheenvuorossa yhtyä niihin kollegoihin täällä jotka ovat olleet huolissaan siitä mitä tällä hetkellä tuolla säätytalolla näistä verolinjauksista linjataan ja minkätyyppisiä esityksiä siellä tulee erityisesti täällä on nostettu esille näitä ammattiyhdistysliikkeen verolinjauksia joita on nostettu julkisuuteenkin tämä varallisuusvero joka koskisi mahdollisesti esimerkiksi pankkitalletuksia metsiä tahi peltoja kuulostaa kyllä joltakin oudolta menneisyyden kumulta elikkä todellakin toivon että mihinkään tämäntyyppiseen varallisuusveron laajentamiseen ei mentäisi ylipäätänsäkin minkä poiston tässä kollega östman toi esille on äärimmäisen tärkeä näille pienille ja keskisuurille yrityksille siitähän on aika tuoreet tilastot joista nähtiin että tämä on ollut nimenomaan näille pienille ja keskisuurille yrityksille on pystytty tekemään näitten yritysten voisiko sanoa samalle viivalle laittaminen kun meillä oli tämä yhteisöveron alennus sitä edellisellä hallituskaudella sitten vielä nostaisin esille tämän lähdeveron josta myöskin on keskusteltu täytyy muistaa että meillä on paljon niitä säätiöitä jotka ovat suoraan hyväntekeväisyyteen varojaan antavia ja myöskin niitä jotka sitten kulttuuriin tieteeseen taiteeseen tämäntyyppisiin tärkeisiin kohteisiin antavat varallisuuden tuottoa samoin mietin myöskin että jos lähdetään säätiöitä verottamaan niin niin millä tavalla sitten on huomioitu se että esimerkiksi eläkemaksuihin kohdistuu kohtuutonta nousupainetta jota jo muutenkin on olemassa sillä että vielä lähdettäisiin näitten lähdeverojen kautta eläkesäätiöihin koskemaan elikkä kyllä tässä on paljon nyt sellaisia huolenaiheita ilmassa että todellakin toivon mukaan siellä säätytalolla pystytään linjaamaan asiat sillä tavalla että meillä ei työn ja yrittämisen verotus kokonaisuudessaan kiristy on äärimmäisen tärkeää että meillä meillä edelleenkin säilyy yhteiskunnassa yrittäjämyönteinen kannustava ilmapiiri joka takaa sen että kaikkien hyväksymä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoite on mahdollista saavuttaa ylikin ja tässä voi jo sanoa että varmasti vastuullisesta oppositiosta tulee kannustusta siihen suuntaan että tätä pitää tavoitella ja tehdä kaikki mahdollinen sen takia ehkä tämmöinen pieni varoituksen sana tässä yhteydessä on paikallaan vaikka vielä emme tiedä mitä sieltä on sitten valmiina tulossa

herra puhemies huolellinen lainsäädännön valmistelu on tärkeää tässä tapauksessa onneksi oli kyseessä pieni virhe joka on helposti korjattavissa mutta tässä keskustelussa on nostettu esiin aiheellisia huolia nimenomaan yritysverotukseen liittyen yrityksiin jotka ovat juuri avainasemassa luomaan työtä ja ja elinvoimaa suomelle jotta työllisyysastetta voidaan nostaa ja jotta hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan kehittää on tärkeää että yritysten toimintaedellytyksiä ei veronkiristyksillä näivetetä toivon että säätytalon neuvottelijat

itsekin haluan vedota tässä erityisesti keskustan ryhmään joka on ihan selkeäksi kynnyskysymykseksi asettanut sen että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää tämä on sellainen asia jonka varmasti keskustan edustajat tulevat tässä salissa

myöhempiä mahdollisen mahdollisen rinteen hallituksen esityksiä käsitellään ja toivon todella sitä että meidän oppositiosta käsin ei tarvitse olla tässä keskustaa kielteisessä mielessä muistuttamassa vaan kiittämässä että kiitos että piditte tämän

esille sanan yrittäjämyönteisyys pitäkää siitä kiinni

arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunnan mietintö on hyvä ja on tärkeää että tämä tulonlähdejaon poisto saadaan viimein tärkeänä konkreettisena yrittäjyyttä toimeliaisuutta työntekoa suomessa edistävänä lakimuutoksena voimaan ja on tärkeää että myös tästä voimaantulosta asiallisesti näin säädetään kaiken kaikkiaan verotuksen osalta on varmasti syytä tavoitella jatkossakin sellaista lainsäädäntöä että verotus kannustaa tekemään työtä yrittämään työllistämään ottamaan riskiä omistamaan investoimaan ja sijoittamaan suomeen ja tekemään sitä työtä täällä suomessa

tässä mielessä haluan toivottaa menestystä hallitusta muodostaville siinä että pystyttäisiin sopimaan näistä edellä kuvatuista periaatteista juontuvat käytännön toimenpiteet jo vaalikauden alussa niin että toimijat sitten suomessa voivat luottaa siihen että linja pitää ja että se linja on sen kaltainen että se edistää suomalaista työtä ja yrittäjyyttä on myös tärkeää että kannustinloukkuja puretaan ja että palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy ja varmasti että se kevenisi erityisesti pienillä ja keskituloisilla ihmisillä jotta saadaan ostovoimaa ja työntekoon kannusteita on tärkeää että verotusta kehitetään niin että yrittäminen omistaminen ja investoiminen nykyistä kannattavampaa parhaansa tekemisen tulee aina olla sen arvoista on tärkeää että verotuksen perusperiaate on laaja veropohja matalat verokannat ja samalla on tärkeää että suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi verotusmenettelyissä on tärkeää että ne ovat asiakaslähtöisiä ottavat huomioon verotuksen johdonmukaisuuden ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä tietojen saannin arvoisa puhemies tässä ajatuksia joita noudattamalla varmasti saamme hyvää veropolitiikkaa myöskin tuleville vuosille sipilän hallitus on näitä mielestäni hyvin toteuttanut ja toivottavasti myös tuleva

arvoisa puhemies lähiviikkojen aikana nyt kun on neuvoteltu uutta hallitusta minuun tuoreena kansanedustajana on ottanut noin satakunta yrittäjää yhteyttä ja he ovat todella huolissaan tulevasta hallituskaudesta osa on myös vihjaillut sitä että he ovat jo suunnittelemassa

yrityksensä siirtoa jonnekin muualle kuin tänne suomeen haluaisin muistuttaa tällaisesta pienestä asiasta lainaan tässä sitaatin suoraan wikipediasta lafferin käyrä on malli joka kuvaa valtion verokertymää veroasteen funktiona seuraava pitää nyt muistaa teidän jotka sitä hallitusta kasaatte se ennustaa että valtion verotulot kasvavat veroasteen mukana vain pisteeseen asti sen jälkeen verotulot alkavat laskea jos verotusta edelleen nostetaan me olemme siellä harjalla nyt te päätätte miten verokertymä kehittyy eli alkaako se laskea verojen nostamisen jälkeen vai vai kuinka siinä käy muistakaa tämä te jotka sitä hallitusta olette kasaamassa

arvoisa herra puhemies tämä käsiteltävä asia oli meillä valtiovarainvaliokunnassa sinänsä ihan tämmöinen tekninen korjaus joka oli syytä tehdä näistä verotusasioista ja viesteistä säätytalolle meillä kaikilla on tietysti yhteinen tavoite että hyvinvointiyhteiskunta säilytetään ja sitä kehitetään se että meillä on euroopassa vapaa liikkuvuus pääomat liikkuvat yritykset liikkuvat työntekijät liikkuvat kannattaa pitää mielessä jos kannustavuus työnteolta katoaa tai se heikkenee on varma että esimerkiksi valmistuneet opiskelijat joilla on sellainen osaaminen jolla on kansainvälistä arvoa lähtevät suomesta pois sellaisiin maihin missä missä työnteko on kannattavaa sama koskee ulkomaisia yrityksiä niiden halukkuus investoida suomeen saattaa heiketä jos niitä investointeja ei tänne tule niin ei tule myöskään työpaikkoja jos ei tule työpaikkoja ei tule veroja ja jos ei tule veroja niin hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja kehittäminen vaikeutuu eli nyt kannattaa pitää malttia ja hyvä tavoite on se että verotus ei kenelläkään kiristy totean

tekninen muutos sellaisenaan mutta sen tiimoilta hyvää keskustelua näihin yritysasioihin ja verotukseen liittyen on käyty haluaisin vielä nostaa esiin näitä joita on erityisen iso joukko naisyrittäjiä nimenomaan pienyrittäjiä joita naisten joukossa on paljon ja näistä erityisesti sosiaali ja ter veydenhuollon alan pieniä naisten yrityksiä siellä on kyllä sanoisinko elintärkeää että verotus ei kiristy ja niitä vähennyksiä yrittäjävähennyksiä voidaan edelleenkin toteuttaa ja entistä paremmassa mittakaavassa toteuttaa ja niin kuin me tiedämme sen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja yrityksen laajentamiseen liittyen verotusasiat ja vähennysasiat ovat ihan keskeisen tärkeitä asioita tässä vaiheessa haluaisin muistutuksena sinne hallitusneuvotteluihin myös tämän alvirajannostoasian mitä erityisesti naisyrittäjät ovat tuoneet viime vuosien aikana esille toivoisin että tämäkin asia olisi siellä kärjessä eteenpäin menemässä me tiedämme että uudet työpaikat tässäkin maassa ovat syntyneet ja syntyvät erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja toivoisin että todella tämä muistettaisiin siellä hallitusneuvotteluissakin ei vaikeuteta elinkeinoelämää ei vaikeuteta pienten yrittäjien myöskään naisyrittäjien toimintaa ja työntekoa pidetään se kärjessä hallitusneuvotteluissakin tällainen toive minultakin

arvoisa herra puhemies minä vähän kammoksun sitä että tässä tarvitsisi ruveta nytten joidenkin keskustalaisten muskeleitten varaan tätä hommaa jättämään koska minun mielestäni tämä homma kuuluisi ihan samalla lailla demareillekin jos demarit oikeasti rakastavat työntekijöitä niin kuin pitäisikin niin he tajuavat sen että jos ei niitä yrittäjiä ole niin niillä työntekijöillä ei ole oikeasti niitä hommiakaan tässä on aika paljon puhuttu kaikennäköistä kikyistä ja myöskään minä en ole kikyjen puolella ollut koskaan mutta siitä huolimatta niitä kikyjäkin tehtiin tässä ja suurimmat kikyn tekijät

tässä maassa siellä suhteellisen harva saa omalle työpanokselleen edes kymmenen euron tuntipalkkaa koska sitä hommaa vedetään siellä yötä päivää pakko on sanoa että jos tässä kohtaa tehdään vielä se radikaali liike että jos joku on vähänkään jotain saanut jäämään viivan alle niin sitä ruvetaan sitten lypsämään vielä pois niin minä voin kertoa se ei tietysti tänne eduskunnan kuplaan näy mutta kentällä näkyy todella paljon kuinka tyytymätöntä on porukka kuinka valmiita tuolla kentällä ollaan pistämään pillit pussiin suurimmalla osalla niistä pienyrittäjistä ketkä eivät laita pillejä pussiin syy siihen johtuu siitä että he joutuvat tekemään sen saman kardinaalimokan kuin minäkin ja olemaan loppuelämän veloissa kaikennäköisiä verovelkoja ynnä muita vastaavia koska sitä omaisuutta ei saa realisoitua millään tuolla todella moni roikkuu niin sanotusti löysässä hirressä ja ne löysässä hirressä roikkuvat ovat oikeasti tällä hetkellä niitä jotka työllistävät niitä työntekijöitä minkä puolesta nyt demaritkin yrittävät kuitenkin ajaa tätä asiaa älkää tehkö teidän omille lempilapsillenne kauheaa kardinaalimokaa ja tehkö heistä työttömiä